Arvoisa puhemies, on tärkeää että asetamme vuoden 2030 tavoitteet riittävän kunnianhimoisesti, mutta kuitenkin realistisesti, ja ennen kaikkea viemme eurooppalaista energiamarkkinaa tehokkaampaan, läpinäkyvämpään ja markkinaehtoisempaan suuntaan.

Ensinnäkin Suomi ja Ruotsi ovat uusiutuvan energian kärkimaita Euroopassa ison metsäteollisuutensa ansiosta juuri sen johdosta, että meillä käytetään tehokkaasti teollisuuden sivuvirtoja, jätteitä ja tähteitä uusiutuvaksi energiaksi. Nyt ympäristövaliokunta haluaa asettaa uusia rajoitteita puun energiakäytölle.

Jatkossakin on hyvä, että puuta voidaan tehokkaasti käyttää silloin kun se ei muuhun kelpaa myös energiaksi.

Meidän tulisi luopua lähestymistavasta, missä listaamme sallitut raaka aineet, ja lähteä siitä, että ne polttoaineet, jotka on tuotettu kestävästi, hyväksyttäisiin kehittyneeksi biopolttoaineeksi. Näin tukisimme tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita tällä sektorilla.